Ainoa valitettava asia tässä on se, että rahoitus suhteessa tarpeeseen on tällä hetkellä vieläkin noin kymmenesosa. Uskon, että esimerkiksi merkittävä rahoitus eurooppalaiselle korkeajännitekantaverkolle, jolla me voisimme taata nykyistä paremman energiatehokkuuden, energian saannin varmuuden ja myös paremman uusiutuvien energioiden hyväksikäytön sähköntuotannossa, on aivan keskeisiä investointeja, johon